Arvoisa puhemies, Tunisian demokratiavaje on edelleen huolestuttava, esimerkkinä marraskuinen välikohtaus, jossa nuori tunisialainen mies yritti kuvata kännykällään lentokentällä tapahtuvaa marokkolaisten väkivaltaista kohtelua Tunisian viranomaisten toimesta. Mies olisi halunnut tuoda julkisuuteen ihmisoikeuksien huonon tilan sekä viranomaisten väkivaltaiset toimet edistääkseen kehitystä kohti demokraattista Tunisiaa.

Olisi tärkeää saada Tunisian uusi hallitus puuttumaan tilanteeseen ja näin ollen saada myös viranomaisten toimet muuttumaan. Ilman hallituksen ja julkisen puolen sitoutumista muutokseen on mahdotonta luoda kehitystä ihmisoikeuksien parantamiseksi.